eero lehti on viides viidettä kaksituhattaviisitoista esittänyt

ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan

kunnanjohtaja

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valiokuntien vaalit

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on kansliatoimikunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi

valiokuntien järjestäytymistä varten annan puheenvuoron valiokuntien vanhimmille jäsenille

herra puhemies valtiovarainvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu neljänkymmenenviiden minuutin kuluttua täysistunnon päättymisestä valiokunnan huoneeseen pikkuparlamenttiin valitsemaan itselleen puheenjohtajan

herra puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu neljänkymmenenviiden minuutin kuluttua täysistunnon päättymisestä valiokunnan huoneeseen d talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan herra puhemies ruotsia saa puhua joku muu kuin minä